välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia edustaja antti lindtman ja seitsemänkymmentäyksi muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen kaksi nuorten työehdoista annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

hyvinvointivaltion idean ytimessä ovat turvallisuus ja luottamus juuri luottamus tulevaisuuteen on yhteiskuntamme arvokkaimpia voimavaroja jota tulisi vaalia ja vahvistaa

maan nykyisen hallituksen toiminta ei kuitenkaan ole ollut omiaan ylläpitämään tai vahvistamaan tätä luottamusta nuoret työttömät ja työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevat ovat joutuneet hallituksen kovan politiikan maksajiksi tuoreessa muistissa ovat vielä hallituksen työntekijöihin kohdistamat leikkaukset ja heikennykset myös työttömyysturvaa on leikattu sekä suoraan että hallituksen niin sanotulla aktiivimallilla joka on heikentänyt toimeentuloa suurelta joukolta vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä ilman että nämä ovat itse kyenneet asiaan vaikuttamaan vuorotteluvapaiden käytön rajoittaminen on vähentänyt työmahdollisuuksia nuorilta pitkäaikaistyöttömille ja vajaatyökykyisille tärkeiden välityömarkkinoiden työllistämismahdollisuuksia on heikennetty asettamalla täyden palkkatuen käytölle kolmentuhannen henkilötyövuoden katto ylipäänsä hallituksen toimintaa leimaa ajattelutapa jossa työttömyys on yksilöstä itsestään johtuva ongelma ja ratkeaa työttömyydestä rankaisemalla ei mahdollisuuksia tarjoamalla työnantajien ja työvoiman suhdetta taas lähestytään vastakkainasettelun ja nollasumma ajattelun kautta sen sijaan että rakennettaisiin luottamusta ja yhteistyötä hallituksen työmarkkinapolitiikkaa onkin tasapainoisuuden ja sovun hakemisen sijaan leimannut yksipuolisuus ja epävarmuuden lisääminen nyt hallitus on ilmoittanut heikentävänsä työehtoja erikseen alle kolmekymmentä vuotiailta sekä alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä työskenteleviltä alle kolmekymmentä vuotiaiden työsuhteet saisi tehdä määräaikaisiksi ilman perusteita kun työntekijä on ollut kolme kuukautta työttömänä työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomissuojaa heikennettäisiin alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä suomen talous saa tällä hetkellä maailmantaloudesta kipeästi kaipaamaansa vetoapua ja merkit ovat yleisesti valoisia se mitä nyt todella tarvitaan on suomalaisille lupaus paremmasta tulevaisuudesta erityisesti nuorille olemme velkaa sen että he voivat luottaa huomisen olevan parempi tämän sijaan hallitus on kuitenkin ensin leikannut koulutuksesta ja nyt on heikentämässä nuorten asemaa työmarkkinoilla esitystä alle kolmekymmentä vuotiaiden määräaikaisten työsuhteiden vapauttamisesta perustellun syyn vaatimuksesta on aiheesta pidetty syrjivänä ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta rikkovana tätä viestiä on kuultu jopa hallituspuolueiden omilta nuorisojärjestöiltä työmarkkinoiden kahtia jakaminen iän perusteella sopii myös äärimmäisen huonosti yhteen perustuslain syrjimättömyysvaatimuksen suomea sitovien työntekijöiden oikeuksia sääntelevien sopimusten kuin eun määräaikaisia työsuhteita koskevan direktiivinkin kanssa epävarmat työsuhteet myös kasautuvat jo nyt erityisesti nuorille naisille naisten uusista työsuhteista määräaikaisia on jo tällä hetkellä kuusikymmentä prosenttia kun miehillä luku on neljäkymmentäkahdeksan prosenttia määräaikaisten sopimusten käytön lisäämisellä olisi siis selkeitä negatiivisia vaikutuksia myös sukupuolten tasa arvoon työmarkkinoilla tämän päivän työmarkkinoilla nuoret joutuvat jo nykyisin kamppailemaan jatkuvan epävarmuuden kanssa pätkätyöt voivat sopia joidenkin elämäntilanteeseen silti jossain vaiheessa pitäisi myös olla mahdollisuus asettua perustaa perhe ehkä asuntolainaa se taas vaatii tietoa tulevaisuudesta ja taloudellista turvaa väestöliiton tuorein perhebarometri vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista nosti esiin sen vanhastaan tunnetun tosiseikan että työsuhteeseen liittyvä epävarmuus vaikuttaa merkittävästi suomalaisten valmiuteen perustaa perhe ja hankkia lapsia

ristiriidassa siinä missä nyt kaivattaisiin luottamusta ja turvallisuutta hallitus tarjoileekin vain lisää epävarmuutta tätä vielä alleviivaa hallituksen epäonnistuminen perhevapaajärjestelmän uudistamisessa hallitus on myös heikentämässä työntekijöiden irtisanomissuojaa alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä näin siitä huolimatta että työsuhteen koeaikaa pidennettiin vastikään kuuteen kuukauteen henkilöstön rekrytoimista erityisesti pieniin yrityksiin on perusteltua edistää pienten yritysten työllistämispotentiaali on huomattava hallituksen esittämä työsuhdeturvan yksipuolinen heikentäminen ei kuitenkaan ole tähän hyväksyttävä eikä kansantalouden kannalta perusteltu keino suomen irtisanomissuoja on jo nyt oecdn mukaan tärkeimpiä kilpailija ja verrokkimaitamme heikompi joten sillä ei voi yleisesti selittää eroja maiden työllisyysasteissa hallituksen suunnitelmissa ei myöskään ole kyse ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta yksinyrittäjän rinnalle tai edes työvoiman rekrytoinnista mikroyrityksiin vaan alle kahdenkymmenen hengen yrityksistä joita on noin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia kaikista suomen yrityksistä ja joissa työskentelee yli kaksisataatuhatta työntekijää

voi olla edullista että se pystyy helposti vaihtamaan työntekijöitä kansantalouden kannalta on kuitenkin parempi että yrityksillä on ennemmin kannustimet edelleenkouluttaa työntekijöitään ja tukea heidän työssä pärjäämistään ja menestymistään kuin irtisanoa heidät erityisen tärkeää tämä on työurien pidentämisen kannalta hallituksen esittämä malli tulisi lisäämään työuransa loppupäässä olevien työntekijöiden irtisanomisia näiden työntekijöiden on usein hyvin vaikea työllistyä enää uudestaan tällaisen kehityksen ruokkiminen olisi kansantaloudelle erittäin vahingollista irtisanomissuojan heikentäminen alle kahdenkymmenen hengen loisi näille yrityksille myös uuden keinotekoisen kasvutulpan kahdenkymmenen työntekijän kohdalle yhden työntekijän lisärekrytointi toisi kaikille yrityksen muille työntekijöille normaalin irtisanomissuojan mikä voi vaikuttaa kasvupyrkimyksiin tai johtaa muuten epätarkoituksenmukaiseen ulkopuolisen työvoiman

on kysyttävä miksi hallitus haluaa luoda näin jyrkän rajan juuri kahdenkymmenen työntekijän kohdalle ja mihin tämä kahdenkymmenen työntekijän luku ylipäänsä perustuu

suomi toimii sen varassa että kansalaiset uskaltavat luottaa tulevaan sijoittaa investoida perustaa perheitä ja rakentaa koteja tätä luottamusta eivät eivät työmarkkinoiden kahtiajaot tai työehtojen heikentäminen tue yksipuolisuuden ja sijasta työelämässä tarvittaisiin nyt vahvempaa yhteistyötä ja pyrkimystä yhdessä eteenpäin talous kasvaa ja työpaikkoja syntyy parhaiten luottamuksen ei epävarmuuden ilmapiirissä edellä perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen miksi hallitus asettaa alle kolmekymmentä vuotiaat muita heikompaan asemaan työmarkkinoilla ja lisää heidän työmarkkina asemaansa liittyvää epävarmuutta tilanteessa jossa sitä nimenomaan pitäisi vähentää

lisäisi työllisyyttä miten hallitus aikoo huolehtia siitä ettei kahdenkymmenen työntekijän rajasta synny tulppaa yritysten kasvulle eikä se johda keinotekoisiin yritysrakenteisiin tai kikkailuun vuokratyöllä ja alihankinnalla ja

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä istuntosalissa ehdottaa eduskunnan päätettäväksi että edustajat istuvat täysistuntosalissa eduskuntaryhmittäin siten että puhemiehen paikalta katsottuna äärimmäisenä oikealla on ruotsalainen eduskuntaryhmä ja siitä lähtien muut eduskuntaryhmät seuraavassa järjestyksessä kokoomuksen eduskuntaryhmä eduskuntaryhmä keskustan eduskuntaryhmä liike nyt eduskuntaryhmä perussuomalaisten eduskuntaryhmä sininen eduskuntaryhmä vihreä eduskuntaryhmä sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä ja äärimmäisenä vasemmalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kukin ryhmä puhemiesneuvoston määräämien rajojen puitteissa

puhemies onko täällä ketään puhemiesneuvoston jäsentä joka voisi jonkun verran perustella tätä puhemiesneuvoston esitystä olen itse henkilökohtaisesti sen perusteella mitä lähinnä julkisuuden kautta olen voinut liike nyt ryhmään perehtyä yllättynyt siitä että liike nyt ryhmän edustaja vai oliko se nimeltään edustaja harkimon eduskuntaryhmä on samassa linjassa perussuomalaisten kanssa ja keskustan vasemmalla puolella itse olisin julkisuudessa olleen keskustelun perusteella päätellyt että liike nyt ryhmä olisi sijainnut jossain muussa kohtaa täällä istuntosalissa eli kysymykseni lähinnä kuuluu onko täällä ketään puhemiesneuvoston jäsentä joka pystyisi vähän tätä ehdotusta perustelemaan

puhemies edustaja zyskowicz teki mielestäni hyvin perustellun kysymyksen minäkin jään kysymään miten se liike tuohon kohtaan nyt pysähtyi

sanotaanko vitsini terän kun olisin juuri sanonut sitä että jos ajattelee tätä liikettä niin senhän pitäisi olla koko ajan liikkeessä liikettä nyt eli siinä mielessä se että on yhdellä paikalla on tietysti jo liikkeen perusajatuksen vastaista edustaja zyskowiczilta perusteltu kysymys tämähän varmaan nyt sitten ilmentää suurin piirtein mihin se ryhmä ideologisesti

puhemies en ole puhemiesneuvoston jäsen mutta julkisuudessa olleisiin tietoihin viitaten olen kuullut sieltä sellaisen tiedon että liike nyt puolustaa myös heikompiosaisia minusta on aivan luonnollista että se on silloin sekä kokoomuksesta että keskustasta vasemmalla puhemiehestä katsottuna

on ilmoittanut vastustavansa ja pyrkivänsä vastustamaan ilmastonmuutosta joten näkisin perusteltuna että tämä asia huomioitaisiin suhteessa vihreisiin

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies nyt tässä palautekeskustelussa oleva hallituksen esitys liittyy ruokaviraston perustamiseen kyseisen viraston perustaminen tarkoittaa elintarvikeviraston eviran ja maaseutuviraston yhdistämistä ja myös maanmittauslaitoksesta siirtyisi tehtäviä uuden viraston tietohallintopalvelujen tuottamiseen liittyen lisäksi virastoon siirrettäisiin myös turvallisuus ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyviä tehtäviä hallituksen esityksessä todetut perusteet ja tavoitteet ruokaviraston perustamiselle ovat kannatettavia ja hyviä maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä olen ollut tiiviisti mukana ruokavirastoa koskevan hallituksen esityksen valiokuntakäsittelyssä ja haluankin tuoda esille tässä yhteydessä maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnöstä muutamia havaintoja jotka on syytä nostaa vielä esille on erityisen tärkeää turvata perustettavalle virastolle riittävät resurssit huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset mitä nyt tulee esimerkiksi elintarviketarjonnan monipuolistumiseen ja elintarvikealan kansainvälistymiseen uusiin jakelukonsepteihin ja sitten siihen kehityssuuntaan että suomessa tilojen määrä vähenee samanaikaisesti kun tilakoot kasvavat ja tilat erikoistuvat

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ruokavirastosta lailla perustettaisiin maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalle uusi virasto johon yhdistettäisiin elintarviketurvallisuusviraston ja maaseutuviraston tehtävät esityksen tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää hallinnon rakenteita tehostaa toimialan kokonaisohjausta sekä edistää toimintakulttuurin ja tietohallinnon kehittämistä ja elintarvikeketjun toimijoiden näkökulman vahvempaa huomioon ottamista viranomaistoiminnassa esitys liittyy ensi vuoden talousarvioesitykseen ja pidän esitystä erittäin hyvänä asianomainen valiokuntakin eli maa ja metsätalousvaliokunta piti esityksen tavoitteeksi asetettua elintarvikeviraston vahvistamista alkutuotannon kannalta erittäin keskeisenä sen mukaan ruokavirasto tulee olemaan avainsidosryhmä jonka erittäin keskeinen tehtävä on tukea elintarvikeketjun toimijoiden kilpailukykyä koko elintarvikeketjun ohjaaminen kehittäminen ja valvonta samassa virastossa on toiminnan kannalta erittäin tarkoituksenmukaista ruokaviraston on kyettävä tarjoamaan olemassa olevaa korkeaa asiantuntemusta riskiarviointeja ja tieteellistä tutkimusta kaikkien meidän asiakkaiden konkreettiseksi hyväksi meidän tulee myös pystyä varautumaan tulevaisuuden kriittisiin osaamisalueisiin ja niissä nouseviin kyvykkyystarpeisiin perustettavan viraston päätehtävänä tulee olla maatalouden ja koko ruokaketjun valvonta ja entistä laajempana tehtäväalueena viennin edistäminen viranomaistoiminnan luotettavuuden ja uskottavuuden myös riskiarvioinnin sekä tieteellisen tutkimuksen kansainvälisen vaikuttavuuden näkökulmasta eri toimijoiden tulee olla toiminnallisesti riippumattomia toisistaan ja tässä asiassa on varmasti tekemistä on selvää että nykytila tarvitsee muutosta vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin ja tässä asiakasnäkökulman tulee olla keskiössä tietohallintoa tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena henkilöstön siirtojen tulee olla vapaaehtoisia ja joka tapauksessa olisi hyvä saada henkilöstö sitoutettua uuteen virastoon se helpottaisi ainakin viraston johtamista

arvoisa puhemies esitys uudeksi laiksi ruokavirastosta yhdistää hyvin tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla maatalous ja elintarvikesektorin toimijoita uusi virasto palvelee suomalaista ruuantuotantoa kattavasti virastojen yhdistäminen edistää sähköisten palvelujen kehittämistä ja yhden luukun palveluperiaatteen toteuttamista mitä tulee tietojärjestelmiin on erittäin tärkeää huolehtia etenkin siirtymävaiheessa siitä että palvelu erityisesti tukien maksatuksen osalta voidaan hoitaa häiriöttä tämä on se seikka jota vasten uudistuksen onnistumista ja koko järjestelmän uskottavuutta tullaan peilaamaan tätä tulemme hyvin tarkasti seuraamaan valiokunnassa arvoisa puhemies esitystä uudesta ruokavirastosta on viety eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä ja myös valiokunta oli mietinnössään yksimielinen maatalouspolitiikka ja ruokapolitiikka kietoutuvat yhä vahvemmin yhteen tulevaisuudessa alalla on merkittäviä haasteita joihin on ennakolta kyettävä varautumaan siksi on hyvä että tutkimus ja kehitystoimintaa kootaan nyt yhteen virastoon tavalla joka edesauttaa näihin haasteisiin varautumista ja niiden ratkaisemista ratkaisemista haluan tässä yhteydessä myös kiittää ministeri leppää siitä että hän valitsi seinäjoen kaupungin ruokaviraston pääkonttorille

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys ruokavirastosta ja siihen liittyvistä laeista oli maa ja metsätalousvaliokunnassa käsittelyssä ja valiokunta antoi siitä yksimielisen mietinnön tähän virastoon tullaan yhdistämään maaseutuvirasto evira elintarviketurvallisuusvirasto ja maanmittauslaitos tietyiltä osin ja ne sopivat erittäin hyvin ruokaviraston toimialaan kun otetaan huomioon se että elintarviketeollisuudella ja viennillä on yhä keskeisempi merkitys meidän meidän kansantaloudellemme pääministeri sipilän hallituksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut nimenomaan elintarvikeviennin kasvattaminen tilastot jo tähän mennessä tältä hallituskaudelta osoittavat että siinä on hyvin onnistuttu tämä ruokavirasto soveltuu erittäin hyvin etelä pohjanmaalle koska siellä on jo maaseutuviraston yksikkö ja kun otetaan huomioon lisäksi se että elintarvikesektori työllistää etelä pohjanmaalla yli kaksikymmentä prosenttia työllisestä työvoimasta siellä on useita erittäin merkittäviä vientiin kykeneviä elintarvikealan yrityksiä jatkossa on erittäin tärkeää se että turvataan ruokavirastolle riittävät voimavarat niin että tätä positiivista kehitystä voidaan eteenpäin viedä myöskin alkutuotannon yksiköt ovat etelä pohjanmaalla viime vuosina kehittyneet ja edistyneet tilakoko on laajentunut ja yksikkökoko kotieläintuotannonkin puolella on merkittävästi kasvanut näillä sanoilla tervetuloa ruokavirasto etelä pohjanmaalle

arvoisa puhemies tässä maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenet edustaja tuppurainen ja edustaja hautala

maatalousjaoston arvostettu puheenjohtaja edustaja wallin käytti tässä hyvän puheenvuoron minusta tällä virastolla on myöskin hyvä nimi ruokavirasto ehkä meidän enemmän pitää puhua ruuasta oikeastaan ei jotain ruokajuttua maataloudesta niinkään ei ole eli ruoka kiinnostaa

se on tärkeää ja laajalti ottaen tällä virastolla on juuri ruuantuotannon turvaamisessa ruokaturvassa ruuan tulevaisuudessa iso rooli jos laajasti ajatellaan kuten edustaja tuppurainen sanoi eun maatalouspolitiikkaan on tulossa lisää kansallista liikkumavaraa ja se on hyvä asia erityisesti jos katson vähän pitemmälle ilmastoriskit tulevat kasvamaan euroopan laajuisesti ja erityisesti maailmanlaajuisesti ruuantuotannon yhteydessä tämä on jo asia joka eun maatalouspolitiikan uudistamisessa myöskin suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuudessa joka voi olla sinällään varsin hyvä pitää ottaa ottaa todella jo huomioon kaikkea hyvää tälle uudelle virastolle seinäjoelle kyllä mieleeni tulee joitain muitakin paikkoja

varsinais suomessa mutta onnittelen

valiokunta on yksimielisesti tämän hankkeen takana se keskustelu mitä valiokunnassa käytiin oli erittäin eteenpäin suuntautuvaa ja olisin nyt korostanutkin tuota mitä edustaja ala nissilä toi esille ilmastonmuutoksesta on tärkeätä tämä kokonaisuus eli sanonta pellolta pöytään ja niin edelleen meidän on ymmärrettävä että ruoka on alkutuotantoa toki täytyy todeta että emme me satakunnassa olisi olleet pahoillamme jos niin vahvaan elintarvikemaakuntaan olisi virasto tullut mutta rakenteet olivat jo olemassa on turha pilkkoa ja sijoitella tehdä henkilöstön kannalta vaikeita ratkaisuja

vaan toiminta sinällään jatkuu mutta organisaatio on yhteinen onneksi olkoon wallin seinäjoelle se sitten

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus kaksituhattakahdeksantoista on käsittelyssä ja halusin tämän puheenvuoron pyytää oikeastaan

takia tässä on erinomaisen hyvä kohta

esteetön saavutettava ja yhdenvertainen yhteiskunta alkuun haluan edelleen painottaa sitä että meidän iso haaste tällä hetkellä on perinteisen esteettömyyden lisäksi verkkoesteettömyys meillä siirtyy koko ajan palveluita yhä enempi verkkoon ja odotetaan että ihmiset osaavat käyttää pankkipalveluita erilaisia verottajan palveluita erilaisia kelan palveluita ja montaa muuta siellä netissä tämä verkkoesteettömyys on itse asiassa sellainen asia johon toivon että kiinnitettäisiin suomalaisessa yhteiskunnassa isompaa isompaa huomiota ja se nimenomaan tarkoittaa myös sitä että sellaiset ihmiset pystyisivät toimimaan joilla esimerkiksi on näön kanssa ongelmia

heikkonäköiset tai tai näin poispäin mutta myös sitä että ne palvelut olisivat yksinkertaisia ja helppoja niin että niitä osattaisiin käyttää toivon että tässä verkkoesteettömyydessä erityisesti nyt valtion toimijat olisivat edelläkävijöitä tässä selvityksessä todetaan että esteetön yhteiskunta on perusedellytys osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle ja todetaan myös että yhdenvertaisuuslain velvoite on tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi

kello jota soitetaan oli niin korkealla että hän ei pystynyt siihen puhumaan kun hän istui pyörätuolissa lopulta hän pääsi sieltä sisään ja pääsi turvatarkastuksen läpi mutta kokoushuoneeseen hän ei tässä talossa päässytkään ensimmäisenä hänen piti päästä hissiin ensimmäinen hissi onnistui se oli moderni hissi sen jälkeen tuli seuraava hissi jossa oli veräjäovi siihen hän ei enää päässytkään omatoimisesti sen jälkeen hänen piti vielä mennä kolmeen eri hissiin ja avata lukuisia vanhoja painavia ovia kyllä tässäkin talossa pitäisi olla aivan toisenlaisella tasolla nostin tämän asian esille myös ihan sen takia että tämän talon pitäisi olla kyllä esimerkki ja suunnannäyttäjä näissä kysymyksissä ja nyt tuntuu että museovirasto heiluttaa tässäkin asiassa häntää vahvemmin kuin esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuus tai talon esteettömyys ymmärrän sen että kaikkia ovia ei luonnollisestikaan tässä talossa voida tehdä esteettömiksi eikä pidäkään tehdä pitää kunnioittaa myös sitä vanhaa vanhaa historiaa mutta kyllä kaksi vaihtoehtoa on olemassa joko talon puolesta löytyy saattaja joka auttaa tai sitten tehdään sellainen liikkumatie että tässä talossa voidaan liikkua esteettömästi vihreiden edustaja hassi nosti tässä sähköisessä mediassa käymässämme keskustelussa esille sen että itse asiassa tämän remontin aikana eduskunnan esteettömyys meni huonompaan suuntaan äsken kerroin että vuonna kaksituhattaviisitoista lainsäädäntö tiukkeni eduskunta aloitti samaan aikaan saneerauksen saneerasi taloa kaksi vuotta ja talon esteettömyys heikkeni esimerkiksi tästä kerroksesta edustaja hassin kertoman mukaan poistui inva wc en tiedä mitä siinä tilanteessa sitten tehdään kun eduskuntaan tulee seuraava henkilö joka käyttää säännöllisesti pyörätuolia

halusin nostaa tämän esille ihan sen takia että toivon että eduskunnassakin tämä yhdenvertaisuus ja esteettömyysasia otetaan vielä astetta vakavammin ja nyt kun tilanne on tämä mikä on

arvoisa puhemies kiitos edustaja heinonen se oli erinomainen ja hyvin tarpeellinen puhe jossa otitte esille hyvinkin tärkeän asian olen varma siitä että tämän pitää johtaa toimenpiteisiin ja se osoittaa myös sen miten tärkeätä on että että meillä on tällainen erityisvaltuutettu joka nimenomaan kiinnittää erityisesti huomiota yhdenvertaisuuteen ja sen edistämiseen ja siihen miten ihan käytännössä se edellyttää meitä ajattelemaan laajemmin ja monesta näkökulmasta ja toimimaan että se ei ole pelkästään vain periaatteita vaan se on todellista osallistumista jokaisen henkilön mahdollisuutta osallistua yhdenvertaisesti meidän ja eduskunta tietenkin on nyt varmasti se ensimmäinen paikka on surullista tietenkin kuulla että meillä vielä on ongelmia mutta näihin varmasti puututaan ainakin tämän keskustelun jälkeen ja ehkä olisi hyvä että meillä olisi joku järjestelmä jossa voisi jatkuvasti tuoda esille tai jossa voi kiinnittää huomiota tällaisiin uusiin asioihin joita ennen ei ole tullut ajatelleeksi jos meillä on muitakin paikkoja esimerkiksi täällä talossa jotka aiheuttavat ongelmia tämä on nyt yhdenvertaisuusvaltuutetun ensimmäinen raportti eduskunnalle mutta itse asiassa kolmas ja kiinnitän ehkä nyt eniten huomiota tässä nimenomaan tähän ihmiskauppapuoleen joskin kaikki nämä asiat ovat hyvin hyvin tärkeitä se on hyvin mielenkiintoinen kertomus ja oikeasti suosittelen sitä luettavaksi kaikille siinä on todella paljon paljon hyviä suosituksia kansallinen ihmiskaupparaportoijahan on hyvin sanotaan edistyksellinen mekanismi jota ei monessa maassa ole ja suomi esitellään maailmalla siinä mielessä edelläkävijänä se osoittaa sen että olemme kuitenkin tässä ihmiskaupan vastaisessa työssä toimineet ja menneet eteenpäin todella vahvasti luomalla mekanismeja jotka nimenomaan koko ajan arvioivat sitä toimiiko se lainsäädäntö jota suomen eduskunta on säätänyt jossa pyritään estämään ehkäisemään ihmiskauppaa auttamaan uhreja ja saattamaan syyllisiä

me kaikkihan tiedämme että lainsäädäntö on yksi asia mutta jotta aina voisi todellakin kehittää sitä toimintaa ja tavoitteita jotka ovat hyvinkin vaikeita on välttämätöntä että me käytännössä koko ajan seuraamme miten se tapahtuu ja missä meidän tulisi puuttua asiaan se on myöskin pioneerimainen tapa toimia siinä mielessä että se oli ehkä niitä ensimmäisiä tällaisia kertomuksia joissa oikeasti eduskunta on käsitellyt todella seikkaperäisesti ja käsitellyt kaikkia suosituksia ja ja antanut edelleen hallinnolle suosituksia siitä miten lainsäädännön

aikaisemmissa kertomuksissa ihmiskaupparaportoija on nimenomaan kiinnittänyt huomiota rikoslain toimivuuteen ja nyt tällä kertaa keskiössä onkin sitten ihmiskaupan uhrien auttaminen keskiössä on se miten auttamista koskeva lainsäädäntö toimii siksi haluaisinkin esittää että näiden lausuntovaliokuntien lisäksi jotka on esitetty myöskin sosiaali ja terveysvaliokunta antaisi lausunnon tästä tästä raportista koska se nimenomaan keskittyy kuntien sosiaali ja terveyspalveluiden toimivuuteen miten tunnistetaan ihmiskaupan uhri miten hän saa sen avun jonka hän tarvitsee ja hänen erityisasemansa tarpeellisuus huomioidaan koska raportti ilmiselvästi sanoo että siellä on yksi kaikkein heikoimmista

vastaisessa järjestelmässä ja siihen on kiinnitetty liian vähän huomiota aikaisemmin siksi ajattelen että tämä raportti ei saa riittävää asiantuntevaa käsittelyä jos se ei käy siellä meidän sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntijoiden arvioitavana toivon että se jollain tavalla nyt sinne löytää ja voisimme ehkä jo päättää sen täällä

itse asiassa tässä esimerkiksi ongelmana on että suomessa uhriutuvien ja nimenomaan seksikaupassa uhriutuvien auttaminen ei toimi esimerkiksi tilanne on että että juuri laisinkaan auttamisjärjestelmään ei ohjaudu ihmisiä jotka saavat apua kansalaisjärjestöiltä olisi ihan välttämätöntä että myös suomen kansalaiset jo suomessa pysyvästi asuvat ihmiset jotka uhriutuvat seksikaupassa saisivat myöskin sen erityisavun

he tarvitsevat siksi tuntuu siltä että nyt on todella aika käsitellä myöskin tätä kuntien ja ehkä tulevien maakuntien mutta nimenomaan näiden palveluiden mahdollisuuksia paremmin tunnistaa nämä avun tarpeet jälleen itse asiassa yhdenvertaisuusvaltuutetulla on hyviä konkreettisia suosituksia tällä kertaa yhdeksän suositusta joista nimenomaan useat liittyvät myöskin tähän ihmiskaupan uhrien auttamiseen osaksi liittyvät palveluihin mutta osaksi liittyvät myös siihen että auttaminen tällä hetkellä näyttää kytkeytyvän hyvinkin läheisesti rikosprosessiin ja koska rikosprosessi on hyvin esitelty miten tämä prosessi käy minkä te myöskin näette täältä sivulta kahdeksankymmentäyksi

niin huomaa että että tällä hetkellä näyttää siltä että tunnistetaan enemmän ja enemmän uhreja aloitetaan rikostutkintaa enemmän ja enemmän vuosi vuodelta mutta sitten esimerkiksi syytteiden lukumäärät ovat yhtä alhaisella tasolla kuin ne ovat olleet jo pitkän aikaa aikaisemmin tässä tapahtuu jotain ihmeellistä niin että rikostutkinta ei johda syytteeseen rikostutkintaa ei siis ole riittävästi resursoitu tai ei ole riittävää osaamista joku syy osa siitä liittyy myös siihen että että auttamisjärjestelmässä on sellainen ongelma että uhrit esimerkiksi eivät välttämättä hakeudu sinne ja jotta rikosprosessi toimisi oikein hyvin niin yleensä tarvitaan uhria joka pystyy ja kykenee edes myötävaikuttamaan

sen rikosprosessin etenemiseen ihan viimeiseksi haluaisin vielä kiinnittää huomiota yhdenvertaisuusvaltuutetun voimavaroihin se että esimerkiksi ei ole kunnolla painettu liittyy siihen että heillä on vain viisitoistatuhatta euroa vuodessa toimintamäärärahoja mikä on aivan liian vähän ja se on myöskin meidän vastuullamme korjata

arvoisa rouva puhemies tämä valtuutetun kertomus eduskunnalle on todella tärkeä yhdenvertaisuusvaltuutettu on esittänyt hyvin tärkeitä suosituksia ja myös niitä havaintoja että meidän ihmisoikeustilanteemme tällä hetkellä on todella haastava esimerkiksi maahanmuuttajien oikeusturvassa erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeusturvassa on paljon puutteita yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa esiin muun muassa perheenyhdistämisen tarpeen lapselle tärkeänä oikeutena edustaja biaudet edellä puhui vakuuttavasti ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja ihmiskaupan vastaisen työn tehostamisesta yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaakin esiin hyvin paljon korjattavia asioita kuten sen että uhrit eivät nyt ohjaudu riittävästi auttamisjärjestelmään etenkään kunnissa ja yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa esiin sen että tulisi olla erillinen prosessi rikosoikeusprosessista ja että myös kansalaisjärjestöillä tulisi olla paremmat toimintaedellytykset ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen edustaja biaudet tuossa edellä teki esityksen että nyt esitettyjen lausunnonantovaliokuntien lisäksi pyydettäisiin lausunto myös sosiaali ja terveysvaliokunnalta ja kannatan tätä edustaja

eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmällä on käynyt eduskunnassa lukuisia vierailijoita jotka ovat tarvinneet esteetöntä sisäänpääsyä ja ja näin ollen esteettömyyden täytyy olla todella sujuvaa on tärkeää että joka paikkaan kaikkiin kokoushuoneisiin on esteetön pääsy näihin asioihin täytyy saada parannusta vammaisten oikeuksiin liittyen yhdenvertaisuusvaltuutettu on nostanut esiin että osallisuus ei toteudu esimerkiksi työelämässä riittävällä tavalla ja joukkoliikenteen esteettömyys ei toteudu niin kuin ykn vammaisten oikeuksien sopimus edellyttää valtuutettu tekee senkin havainnon että kun ykn vammaisten oikeuksien sopimus astui voimaan niin samaan aikaan hallitus antoi esityksen jossa heikennettiin esteettömyysmääräyksiä tässä esteettömyysasetuksessa muun muassa opiskelija

on heikennetty ja valtuutettu kiinnittää huomiota myös siihen että kun vammainen henkilö osallistuu kulttuuritapahtumiin niin hänen ei pitäisi voida joutua ostamaan henkilökohtaiselle avustajalle lippua paljon tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä tässä raportissa
arvoisa puhemies suomi ratifioi ykn vammaisten oikeuksien yleissopimuksen joulukuussa kaksituhattakuusitoista mutta meillä on todella paljon tehtävää yhteiskunnassamme että tavoitteet tavoitteet saavutettaisiin ja kyllä tämä edustaja heinosen esimerkki oli erittäin puhutteleva jos tässä talossa jossa laaditaan yhdenvertaisuuslainsäädäntöä

tavoitteena tulee olla kaikkien aistien esteettömyys ja yksi keskeinen kehittämiskohde on nämä digitaaliset palvelut jotka edustaja heinonen myöskin mainitsi meillä on tällä hetkellä noin miljoona henkilöä joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digipalveluja lainkaan ja osalla tähän syynä on se etteivät digipalvelut ole esteettömiä näkö ja kuuloaistien huomioimisen lisäksi pitäisi huomioida myöskin esimerkiksi hahmottaminen paremmin esimerkiksi siis selkokielen käyttö digipalveluissa tässä kertomuksessa sivulla kolmeenkymmeneenseitsemään sanotaan minusta oikein hyvin että vammaisten henkilöiden oikeudet ovat suomessa muodollisesti hyvät mutta oikeuksiin pääsyssä on ongelmia ja sitten tämä lainaus jatkuu että vallitseva asenneilmapiiri on yksi keskeinen tekijä vammaisten henkilöiden kohtaamien ongelmien taustalla eli meidän täytyisi tämä asennetyö nostaa keskeiselle sijalle olenkin sitä mieltä ollut jo pidemmän aikaa että asenne ongelma on kaikkein pahin ongelma yhdenvertaisuuden toteutumisessa
arvoisa rouva puhemies on helppo yhtyä kaikkiin edellä pidettyihin puheenvuoroihin ja kaikkiin niihin tärkeisiin näkökulmiin mitä tästä kertomuksesta on nostettu esille haluan myöskin yhtyä erityisesti edellisen edustajan puheenvuoron loppuun linkistä asenteisiin ja ihmisten yhdenvertaisuuteen yhteiskunnassa myös se ehkä semmoinen asia mikä meiltä helposti lainsäätäjinä välillä unohtuu tai jollain tavalla mennään puhtaasti sen lainsäädännön taakse eikä hahmoteta sitä linkkiä laajemman yhteiskunnan asenteiden koko yhteiskunnallisen ilmapiirin keskustelun ja vihapuheen suhdetta minkä myöskin kertomus nostaa vahvasti esille ja myöskin se mitkä aidosti ovat ne meidän välineemme tämäntyyppisiin kysymyksiin tarttua tai vähintään käydä syvää syventävää pohtivaa arvokeskustelua myöskin on tärkeä osa sitä asenneilmapiiriä todella laaja kattava ja tärkeä kertomus ja tietenkin toive on myöskin siitä että tämän kertomuksen esille nostamat esimerkit myöskin vaikuttavat siihen työhön mitä me tässä tässä talossa teemme tietenkin hallituksella on päävastuu mutta ylipäätään jokaisella edustajalla ja koko suomen eduskunnalla ehkä semmoinen huomio minkä yleisesti tästä itse voi poimia on kertomuksen huomio ihmis ja perusoikeuksien heikkenemisestä ja sitä tarkastellaan monesta näkökulmasta yksi minkä haluan myöskin itse tuoda tähän liittyy translakiin erittäin ajankohtaiseen asiaan meillä on translaki joka vaatisi kattavan kokonaisuudistuksen mahdollisimman pian mutta me olemme jo aika pitkään olleet tämän asian kanssa jumitilassa meillä on edelleen esimerkiksi päättäjiä jotka välttämättä eivät edes tiedä että meillä on translaki joka muun muassa edelleenkin loukkaa ihmisen koskemattomuutta sterilisaatiopakkonäkökulman kautta se on asia mistä me olemme saaneet huomautuksia sekä vaikuttavilta elimiltä suomessa että myöskin kansainväliseltä tasolta myöskin ihmisoikeuskeskus on juuri tehnyt laajan raportin translain sen tarpeesta jota se suosittaa se tässä omassa raportissaan tarkastelee tätä kysymystä myöskin ihmis ja perusoikeusnäkökulmasta ja tekee myöskin sen havainnon että joka kerta kun me olemme saaneet näitä huomautuksia senaikaisen hallituksen tapa kuitata nämä huomautukset on lopulta aina ollut se että emme ole saavuttaneet yhteisymmärrystä tästä kysymyksestä joten asialle ei voida tehdä mitään tämä on aika problemaattinen asetelma jos me olemme tekemisissä ihmis ja perusoikeuskysymysten kanssa että

kaikkien ryhmien kohdalla eri tavoin on kyse yhteiskunnan rakenteista ja se on semmoinen elementti mikä meidän täytyy lainsäätäjinä erityisesti tunnistaa millä tavalla me puramme niitä rakenteita jotka johtavat ilmiöihin ja yksilöiden syrjäytymiseen yhteiskunnasta
tänään joudumme päättämään istunnon noin kello neljätoista jatketaan keskustelua

arvoisa puhemies edustajat mäkisalo ropponen ja toivola käyttivät edellä hyvät puheenvuorot todellakin yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa vammaisten oikeuksien toteutumisen kannalta asenneilmapiirin yhtenä merkittävänä tekijänä meidän täytyy itse kunkin ihan jokaisen parantaa omia omia asenteitamme jotta voimme suhtautua kanssaihmisiin tasaveroisemmin edustaja toivola nosti esiin translain uudistamisen tarpeen toden totta olemme kaukana muiden pohjoismaiden ihmisoikeutta kunnioittavasta translaista joka ei vaadi esimerkiksi henkilöltä

jotka eivät pysty siellä verkossa toimimaan esimerkiksi aistivammojen vuoksi se että heille aina vastaava palvelu järjestettynä toisella tapaa ja myös pankkien on pystyttävä tarjoamaan pankkipalveluita esimerkiksi näkövammaisille yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa esimerkiksi sen että kun kuntayhtymä toteutti joukkoliikennejärjestelmäuudistuksen niin silloin otettiin käyttöön sellaiset lipunostolaitteet joita näkövammaiset henkilöt eivät voineet käyttää no tilannehan ratkaistiin sitten sillä tavalla että että näkövammaiset henkilöt saivat luvan matkustaa maksutta joukkoliikenteessä mutta on tärkeää että jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon esteettömyys ja tehdään sellaista ympäristöä että kaikkien on hyvä siellä toimia yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa esiin myös asumispalvelut ja sen että haavoittuvien ihmisryhmien asumispalveluja vammaisten henkilöiden elinikäisiä tärkeitä palveluita ei pidä kilpailuttaa ja yhdyn siihen yhdenvertaisuusvaltuutetun vetoomukseen että tämä kansalaisaloite ei myytävänä käsiteltäisiin täällä huolellisesti ja erityisesti siitä näkökulmasta että näitä palveluita ei tarvitse kilpailuttaa
arvoisa puhemies esteetön rakentaminen ei ole yhtään kalliimpaa kuin mikään muukaan rakentaminen jos se otetaan huomioon suunnittelun alusta alkaen aika usein kuulee

voi tehdä esteetöntä siksi että se tulee kalliimmaksi mutta tämähän ei pidä suinkaan paikkaansa mutta syy siihen miksi pyysin vielä puheenvuoron tässä yhteydessä on se että haluan muistuttaa mieleen että teimme edustaja karimäen kanssa ennen joulua keskustelualoitteen vammaisten oikeuksien toteutumisesta suomessa ja ja sen allekirjoitti reilusti yli sata kansanedustajaa se keskustelu olisi ollut kyllä tarpeellista käydä täällä eduskunnassa mutta ole edennyt tänne asti sen takia minä nyt toivon että jos se keskustelualoite ei ei sitten etene tänne saliin asti niin voisimme edes tässä yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksen yhteydessä käydä perusteellista laajaa ja hyvää keskustelua tästä asiasta

arvoisa puhemies ihan lyhyesti edustaja toivola sanoi erittäin viisaasti että on kysymys paljon asenteista mutta mielestäni tämä yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus kertoo myös siitä että nyt tarvitaan myöskin meiltä asennetta muuttaa lainsäädäntöä sillä tavalla että rakenteet ovat sellaisia että on mahdollista

ei ole mielestäni mitään järkevää syytä myöskin se että valtuutettu ei voi viedä yhdenvertaisuus ja tasa arvolautakuntaan käsiteltäväksi asiaa ilman että uhri nimetään on mielestäni kohtuutonta koska on hyvin useasti niin että uhri ei halua hirveästi tuoda esille omaa asiaansa tai se tuntuu kiusalliselta tämä aliraportointi on hyvin tavallista olisi tärkeää että nämä asiat voitaisiin käsitellä asioina kolmanneksi se että yhdenvertaisuus ja tasa arvolautakunnalle annettaisiin oikeus määrätä hyvitys syrjinnän uhreille olisi selvä parannus tähän tilanteeseen joten kyllä lainsäädäntöä voi tehdä ja parantaa